Satelliittivalvonnan lisäksi tarvitaan samankaltaista metsäpalojen hälytys ja torjuntajärjestelmää, joka esimerkiksi Suomessa on toiminut menestyksellisesti jo kymmeniä vuosia. Lisäksi kansallisesti on ennen kaikkea huolehdittava siitä, että muun muassa palokuntien varustetason tulee olla riittävä, jotta palot saadaan hallintaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mutta tulvien ennaltaehkäisyynkin voidaan panostaa kansallisin toimin. On harjoitettava oikeanlaista metsäpolitiikkaa, vuoristojen metsät tulee suojella, metsiä oikeine puulajeineen tulee istuttaa, jotta niiden juuristot kykenevät sitomaan vettä ja pidättämään liian nopean veden valumisen. Vesistökohtaisesti tulee myös rakentaa tulvien varalle valleja ja altaita ja ruopata väyliä tehokkaampaa tulvajuoksutusta varten. On tunnustettava, että nämä asiat ovat hyvin pitkälti jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla. EU ei pysty ottamaan vastuuta kansallisten päätösten alaisista asioista ja niissä tehdyistä laiminlyönneistä. Solidaarisuusrahasto on ennen kaikkea hätäapua ja odotan, että eri jäsenvaltiot ovat valmiita investoimaan pitkäjänteiseen metsäpolitiikkaan, tulipalojen ehkäisyyn ja tulvilta suojautumiseen.